Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, meille EPPssä yritystoiminta on koko Euroopan talouden selkäranka, ja näemme, että erityisesti pk yritykset ovat työllisyyden, veronmaksun ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskuntien ylläpitäjiä. Mietinnössä on käyty kattavasti läpi yrityksiä koskevaa sääntelykehystä ja toisaalta yrittäjyyttä vauhdittamaan tarkoitettuja EU tason ohjelmia, kuten Small Business Actiä ja Yrittäjyys 2020 ohjelmia. On kuitenkin huomattava, että kansallisesti ei aina käytetä hyväksi kaikkia niitä pk yrityksille tarkoitettuja helpotuksia, joita EU sääntelyssä on.

Erityisesti yrityksen perustamisvaihe ja ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen on saatava helpommaksi, ja tässä tulisi käyttää niin sanottua yhden luukun periaatetta. Tällä hetkellä, kun elämme vielä talouskriisiä, niin on muistettava se, että kaikista hienoista finanssivälineistä ja riskirahastoista ja bisnesenkeleistä huolimatta, perinteiset pankit ja pankkilainat ovat edelleen merkittävin rahoituslähde eurooppalaisille pienyrityksille.